ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä istunnossa nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyydän tekemään muutosehdotukset yhdellä kertaa on mahdollista tehdä kaikki samaan vastalauseeseen liittyvät ehdotukset ja kannatukset

ehdotukset yksi

ja

kaksi

eduskunta

on

nolla yksi poistetaan

eduskunta

kymmenettä

viisitoista

kaksikymmentä lausumaehdotus eduskunta

eduskunta

eduskunta

kuusikymmentä

ja

puhemiesneuvosto ehdottaa että eduskunta päättäisi keskeyttää valtiopäivät tämän istunnon päätyttyä sekä kokoontua jatkamaan työtään keskiviikkona neljäs yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista kello neljätoista keskustelua keskustelua